Arvoisa puhemies, hyvät kollegat, ihmettelen, miksi niin monet tuntuvat pelkäävän ilmastonsuojelua enemmän kuin ilmastonmuutosta, joka sentään uhkaa yhteiskuntien olemassaoloa. On hyvä, että valiokuntien yhteiskokous asettui tukemaan kolmea ilmastotavoitetta, vaikka valiokuntien esittämä tavoitetaso ei riitäkään. Komission omien selvitysten mukaan kolme ilmastotavoitetta parantaisi työllisyyttä, energiansaannin varmuutta ja terveyttä ja alentaisi fossiilituontilaskua. Silti komissio ei esitä kolmea ilmastotavoitetta, vaan kompromissien kompromissin.

Omassa maassani cleantech on jo kasvanut suuremmaksi, kuin perinteinen teollinen selkäranka, paperiteollisuus, ja cleantech liikevaihdosta yli kolmannes tulee energiatehokkuudesta. Myös koko Euroopalle vihreät teknologiat ovat tärkeitä, niiden arvioidaan tuovan jopa viisi miljoonaa uutta työpaikkaa.